Arvoisa puhemies, olemme saaneet parlamentaarikkoina aika paljon painostusta sen suhteen, että luopuisimme tästä päätöslauselmasta. En voi aivan ymmärtää ALDEn näkemystä, että emme sanoisi tästä asiasta mitään, sillä on äärimmäisen tärkeää, kun tilanne on levoton tuolla alueella, ja tämä asia on kiireellinen, että me nimenomaan pyrimme sanomaan sellaista, joka liennyttää tuota tilannetta. Unkarin hallitus on julkistanut nettisivuillaan lausunnon, jonka mukaan Azerbaidžanin oikeusministeriö oli vakuuttanut Unkarille, että Safarov jatkaisi tuomionsa kärsimistä loppuun Azerbaidžanissa. Ikävä kyllä näin ei tapahtunut, vaan hänet armahdettiin, ylennettiin, ja hänestä tuli jonkinlainen kansallissankari.

Meidän täytyy myös ehdottomasti pyrkiä siihen, että alueen maiden, Armenian ja Azerbaidžanin, välit pystyisivät palautumaan rauhanomaiselle tasolle ja naapuruussuhteet pääsisivät jatkumaan.